Täytyy sanoa, että itse olin vähän yllättynyt ja ehkä vähän pettynytkin siihen, kuinka vähäiselle roolille koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen osuus jäi tuossa puheessanne. Jos ajattelemme sitä, mihin Suomen menestys on perustunut kuluneina vuosikymmeninä, se on nimenomaan pohjautunut siihen, että meillä on hyvä koulutus, hyvä osaamisen taso sekä hyvä tutkimus. Se on nostanut Suomen yhdeksi maailman innovatiivisimmaksi maaksi. Se on juuri se viesti, minkä myös Eurooppa omalle tulevaisuudelleen nyt tarvitsee, jos mietimme sitä, miten Eurooppaan voidaan luoda kestävää kasvua, kuinka pysymme kilpailukykyisenä tällaisessa tilanteessa, kun digitaalinen talous muuttaa maailmaa. Robotisaatio, automatisaatio muuttaa työelämää ja toisaalta edessämme ovat isot globaalit haasteet, joista nostitte perustellusti nimenomaan ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan esiin. Tässä tarvitsemme nimenomaan hyvää osaamista, koulutusta, laadukasta tutkimusta. Toivon, että se olisi vahvasti myös Suomen viesti tulevalla puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti haluaa nostaa Euroopan tutkimusrahoja viisikymmentä prosenttia.

Haluaisin nyt vielä vahvistuksen siitä, onko tämä se linja, jota Suomi tulee MFF neuvotteluissa viemään eteenpäin?